Arvoisa puhemies, Valko Venäjä on säännöllisesti täällä meidän kiireellisten ihmisoikeuskeskustelujemme kohteena. Paitsi että Lukašenkan hallinto sortaa omia kansalaisiaan, tällä kertaa loukkaus kohdistuu myös puolalaiseen lehteen, jonka toimittajana puolalaiseen vähemmistöön kuuluva Poczobut toimii.

On hyvä muistaa, että Valko Venäjän vankiloissa viruu muitakin mielipidevankeja.

Vetoankin komissaariin, että me tekisimme kaikkemme, jotta nämä mielipidevangit saataisiin vapaiksi.